Arvoisa puhemies, kun kuuntelin Barroson puhetta, se oli työohjelmapuhe. Mietin, että ehkä EUn ongelma onkin se, että EUn sisällä ei pystytä tekemään analyysiä EUn tilasta. Puheessa oli paljon hyviä tavoitteita, mutta konkretia puuttui. Mietin esimerkiksi kohtaa, jossa Barroso lupasi, että EU puolustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Jotenkin se oli tuttua, mutta kun mietin vuosia taaksepäin, en ole nähnyt esityksiä.

Ongelmahan on se, että jäsenvaltiot eivät anna tilaa EUn edustajille. Nyt kun on seuraava G20 kokous, kuulin, että Ranska toimii siinä puheenjohtajana. Mitä ihmettä? EUn edustaja, EUnhan siellä pitäisi olla!